Arvoisa puhemies, Suomen presidentti Sauli Niinistö, joka vieraili Kazakstanissa viime viikolla, kritisoi ihmisoikeusrikkomuksia siellä selvin sanoin.

Sanavapauden osalta Kazakstanin hallitus jatkaa hajota ja hallitse politiikkaa yhä alistaen sillä kansalaisyhteiskuntaa.

Valitettavasti niin Yhdysvallat kuin Euroopan unionikaan ei ole onnistunut sisällyttämään selkeitä ihmisoikeustavoitteita strategisiin kauppakumppanuuksiinsa Kazakstanin kanssa. Euroopan unionin ei tule käydä kauppaa hinnalla millä hyvänsä, varsinkin jos hintana ovat ihmisoikeudet.